arvoisat edustajat

pyydän että kunnioitatte eduskunnan työskentelyä sillä tavalla että täällä ei pidetä meteliä eikä epäjärjestystä kiitos äänestyksen tulos luetaan

kun edustaja juha sipilä on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä on hänet valittu eduskunnan puhemieheksi vuoden kaksituhattaviisitoista valtiopäivien ajaksi

äänestyksen tulos luetaan omröstningsresultatet avkunnas

kun edustaja ben zyskowicz on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä on hänet valittu eduskunnan toiseksi varapuhemieheksi vuoden kaksituhattaviisitoista valtiopäivien ajaksi

arvoisat kansanedustajat ärade

kiitän teitä koko valitun puhemiehistön puolesta herra ikäpuhemies ja arvoisat kollegat osoittamastanne luottamuksesta ja samalla onnittelen teitä jokaista suomalaisilta saamastanne valtakirjasta

moni edellisen vaalikauden läheinen työtoverimme luopui kansanedustajuudesta tai jäi valitsematta viime vaalikauteen verrattuna seitsemänkymmentäkolme kansanedustajaa vaihtuu heistä viiteenkymmeneenseitsemään valittiin nyt ensimmäisen kerran ja kuusitoista kansanedustajaa palaa eduskuntaan tauon jälkeen uuden eduskunnan keski ikä on vaalikauden alkaessa neljäkymmentäseitsemän pilkku kolme vuotta alle kolmekymmentä vuotiaita kansanedustajia valittiin neljätoista eli neljä enemmän

myös kaksi maahanmuuttajataustaista kansanedustajaa pidän tätä

sukupuolten tasaisessa edustavuudessa meillä riittää edelleen tehtävää uudessa eduskunnassa on sataseitsemäntoista miestä ja kahdeksankymmentäkolme naista naisia valittiin kaksi vähemmän

kansanedustajat aloitamme työmme poikkeuksellisen vaativissa olosuhteissa kansainvälinen tilanne on jännitteisempi kuin pitkään aikaan suomen oma tilanne on hyvin vaikea ja meillä on suuria ongelmia ratkaistavina kansalaisten luottamus poliittiseen päätöksentekoon on koetuksella edellisten valtiopäivien viimeisten viikkojen tapahtumat eivät saa toistua vain me voimme palauttaa luottamuksen omilla toimillamme

meillä ei ole mitään

kestäviä ratkaisuja suomen vaikeaan tilanteeseen päätöksenteon on oltava paljon ratkaisuhakuisempaa kuin tähän saakka meistä jokainen voi vaikuttaa poliittisen keskustelukulttuurin tervehdyttämiseen

kunnioituksemme toisiamme kohtaan tulee näkyä paremmin niin sosiaalisessa mediassa kuin eduskunnan salityöskentelyssä

meidän on jokaisen vakavasti paneuduttava täällä käsiteltäviin asioihin ja meillä on oltava

olkoon yhteinen tavoitteemme että viettäessämme suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlallisuuksia olemme saaneet ennakkoluulottomalla yhteistyöllä käänteen aikaan

ja vahvistaneet kansallista eheyttä tämä

eduskunnan työ jatkuu pari vuotta väliaikaisissa tiloissa peruskorjauksen vuoksi uskon että tästäkin selvitään kärsivällisyydellä ja eduskunnan osaavan

puolesta teille

arvoisat edustajat kutsun teidät vuoden kaksituhattaviisitoista valtiopäivien avajaisiin jotka pidetään huomenna keskiviikkona kahdeskymmenesyhdeksäs neljättä kaksituhattaviisitoista sekä ennen avajaisia pidettävään valtiopäiväjumalanpalvelukseen

juhlamenoissa noudatetaan puhemiesneuvoston seitsemästoista kahdettatoista

tuomiokirkossa kello kaksitoista pyydän edustajia

yksitoista kolmenkymmenen kansalliskirjaston edustalle josta menemme

jälkeen valtiopäivien avajaiset alkavat